Oikotiemenettelyn tarkoitus oli säästää aikaa ja välttää byrokratiaa silloin, kun asiassa vallitsee yksimielisyys. Jos sitä käytetään kokonaisten valiokuntien tai poliittisten ryhmien kantojen pelaamiseen ulos, synnytetään demokratiavaje. Onneksi tällä kertaa niin ei tehty. Energiatehokkuusdirektiivissä niin kävi. Ryhmämme vastustaa ajatusta nostaa päästöoikeuksien hintaa back loadingilla. Siihen on useita syitä. Markkinoihin kuuluu heilahtelu eiväthän päästömarkkinat toimineet huonosti hinnan pudotessa alas, niin pitikin käydä, kyseessä oli laman luonnollinen seuraus. Nyt kun lama on hoitanut päästöjen vähentämisen, markkinamekanismi ei enää kelpaakaan komissiolle. Yritys muuttaa mekanismia tällä tavoin keinotekoisesti on epälooginen ja kaikkia osapuolia halveksiva. Laman aikana se on myös vastuutonta politiikkaa, nyt ei pidä syödä kasvun eväitä. Olemme yksimielisiä siitä, että joukko erilaisia kansallisia käytäntöjä ilman yhtenäistä pelikenttää olisi epätoivottava tilanne. Useimmat ovat yhtä mieltä siitäkin, että päästökauppa vaatii rakenteellisen uudistuksen. Onkin olennaista katsoa rehellisesti, mikä päästökauppamarkkinoita häiritsee eniten sekavassa tukiviidakossa meiltä puuttuu energiamarkkinoilta reilu pelikenttä, level playing field siksi kukaan ei nykyään uskalla investoida kuin tuettuun energiaan. Mutta miksei komissio tee jotakin sille seikalle? Miksi se uhkailee, että jollemme nosta kustannuksia, meille jää vain kansalliset politiikat? Miksei se pyri estämään tätä uusiutuvan energian keinotekoista kansallista tukemista, joka sotkee markkinoita? Me emme saa normaaleja hiilimarkkinoita muuten. Se ei tee hyvää uusiutuvillekaan, jotka eivät kehity kannattaviksi, kun niiden ei tarvitse hakea kannattavuutta markkinoilta, vaan se tulee tarjottimella.